kanssa päästään etenemään ja saadaanko se voimaan.

Yhteiset kansainväliset säännöt toisivat varmuutta tälle alalle, koska nyt useat kahdenväliset sopimukset pirstaloivat sääntelyä.